EU on Turkin suurin kauppakumppani ja Turkki samalla EUn kuudenneksi suurin kauppakumppani. Nyt Turkki on saanut uuden vaihteen silmään EU suhteissaan, se pitää tunnustaa ja myöntää. Maa on myös onnistunut toteuttamaan osallistavan ja demokraattisen perustuslakiuudistusprosessin. Tärkeitä ovat myös viimeiset tiedot Öcalanin viestistä kurdien työväenpuolueelle, että aseet lasketaan. Tämä on positiivinen asia, nyt tarvitaan täytäntöönpanoa, jossa roolinsa on kaikilla osapuolilla. Laajentumispolitiikka on EUn suurin menestystarina. Se edellyttää sitä, että tämä prosessi antaa vastavuoroista kehitystä kummallekin osapuolelle.

Turkillakin pitää olla tulevaisuudennäkymiä.